ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia wille rydman on pyytänyt vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

arvoisa rouva

odotettua vaatimattomammiksi jälkikäteen ei ole aina ollut mahdollista varmentua edes siitä mihin kehittämistoimien tavoitteet ja odotukset kustannuksista ja kustannus ja tuottavuushyödyistä ovat perustuneet tuottavuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää valtiotasolla määrätietoista johtajuutta ja aktiivista ohjausta olisikin hyvä miettiä olisiko selkeästi ehkä yksi ministeri nykyisistä tai jopa oma ministeri keskitetysti ja tulosvastuullisesti johtovastuussa koko digitalisaatiosta nyt esimerkiksi kunnissa tehdään valtavasti omia pitkävaikutteisia isoja hankkeita muun muassa apotti arvoltaan jo yli neljäsataa miljoonaa euroa arvoisa puheenjohtaja köyhyys ja syrjäytymisriskissä olevien määrä on suomessa kasvanut noin neljännesmiljoona suomalaista elää perustason sosiaaliturvan varassa riski syrjäytyä on erityisen suuri työttömillä nuorilla ja osalla maahanmuuttajista maahanmuuttajien työttömyysaste on kolminkertainen koko väestöön verrattuna syrjäytyminen ja työtä vaille jääminen aiheuttavat kansantaloudelle miljardiluokan kustannukset vuosikertomuksessa on aikaisemmin kiinnitetty huomiota siihen että hallitus ei pyynnöistä huolimatta huolimatta ole raportoinut verovajeesta ja verojäämien määrästä eduskunnan edellyttämällä tavalla nyt hallituksen on sisällytetty arviot vain muutamasta verosta arvoisa puhemies eduskunta on edellyttänyt toimenpiteisiin ryhtymistä lakien vaikutusarviointeja käsittelevän yksikön perustamisesta esitys vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön perustamiseksi valtioneuvostoon on myös tehty

arvoisa rouva puhemies arvoisat kollegat valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksesta silmiini pisti erityisesti nuorten työttömyystilanne ja heidän elämäntilanteensa tämä sama havainto seuraa vuodesta toiseen tavalla tai toisella ilmaistuna ja tällä kertaa täällä kerrotaan asia näin noin neljännesmiljoona suomalaista elää perustason sosiaaliturvan varassa puolet heistä on alle kolmekymmentä vuotiaita noin viidellä prosentilla alle kaksikymmentäneljä vuotiaista nuorista ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa eivätkä he ole työssä tai koulutuksessa tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan suuri riski jäädä ilman tutkintoa ja työtä on somaliaa puhuvilla nuorilla joista peräti neljäkymmentäyksi prosenttia on ilman työtä koulutusta tai peruskoulun jälkeistä tutkintoa arvoisa puhemies me olemme yhteiskuntaan saaneet hyvin paljon erilaisia projekteja ja toimenpiteitä nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen helpottamiseksi mutta niiden tulokset eivät aina ole niitä mitä me toivomme monesti tulokset näyttävät hyviltä niin kauan kun joku kurssilla on mutta kun kurssi päättyy niin se tulos muuttuu takaisin tämmöiseksi tavoitteelliseksi haasteeksi jota me yritämme uudelleen kuroa umpeen toivoisin että meillä valiokunnissa kiinnitettäisiin kiinnitettäisiin huomiota enemmän muun muassa kolmannen sektorin osaamiseen toimenpiteissä on vanhanaikaista ajatella että vaikeassa elämäntilanteessa olevaa nuorta pystytään auttamaan niin sanotusti kahdeksasta neljään olevalla virka ajalla toisekseen pelkästään erilaiset rangaistuksen uhan toimenpiteet kuten työttömyysturvan poistaminen eivät edistä syrjäytymisen ehkäisemistä juuri lainkaan tästä on paljon erilaista näyttöä meillähän on on tällä hetkellä noin sadallekymmenelletuhannelle alle kaksikymmentäyhdeksän vuotiasta nuorta aikuista joilla ei ole minkäänlaista toisen asteen koulutusta ja koulutuksen puute on suurin syrjäytymisen riskin aiheuttaja siinä mielessä arvoisa puhemies meidän tulisi hallituksessa vakavasti ottaa lusikka kauniiseen käteen ja katsoa se että jokainen nuori ja nuori aikuinen saa mahdollisuuden päästä putkeen jossa heille löytyy työtä tai koulutusta tarkastuskertomuksessa mainitaan että nuorten työttömyysturvan menot ovat noin neljäsataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa vuodessa lisäksi vuonna kaksituhattakolmetoista heidän toimeentulotukensa menot olivat yli seitsemänsataa miljoonaa euroa ymmärrän että tässä puhutaan alle kaksikymmentäneljä vuotiaista nuorista koska samassa yhteydessä on tämä ikä mainittu aikaisemmin arvoisa puhemies vielä lopuksi meillä on suuri haaste

suuren pakolaismäärän tulossa tänne suomeen tulee lisää työtä sen osalta että me saamme nämäkin nuoret jollakin tavalla koulutusputkeen mikäli he viipyvät suomessa pitkiä aikoja kuten tämä tilasto osoittaa meillä on erityisen suuri haaste esimerkiksi somaliankielisten nuorten keskuudessa ja toivoisin että me hallituksessa vakavasti pohtisimme sitä millä tavalla me heidän kanssaan työtä tulevaisuudessa teemme arvoisa puhemies lopuksi haluan vielä mainita sen että sivistysvaliokunnassa on viime hallituskaudella kiinnitetty huomiota siihen että opintojen ohjaus tulisi aloittaa aikaisemmin kuin kahdeksas tai yhdeksännellä luokka asteella siinä mielessä toivon että tämä asia mikä viime hallituskaudella jäi keskeneräiseksi jatkuisi vielä sivistysvaliokunnassa ja

arvoisa puheenjohtaja edustaja niikko kiinnitti erittäin hyvin huomiota kolmannen sektorin rooliin joka on jäänyt tässä valtakunnassa aivan liian vähälle huomiolle aikanaan presidentti martti ahtisaari perusti työryhmän jossa tavoitteena oli selvittää miten voisimme parhaiten hyödyntää kolmatta sektoria tuon työryhmän tuloksena syntyi arvio siitä että jos syntyisi jonkinlainen verovähennysoikeus lahjoituksista kolmannelle sektorille niin voitaisiin helpostikin synnyttää yli viisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa minusta tämä asia pitäisi ottaa uudestaan käsittelyyn

todellakin säännöllisin välein näistä ja tarkastusvirastohan on myös selvittänyt useaan eri otteeseen näiden verotukien määrää ja on tietysti tähdellistä arvioida verotukia ja muita tukia aika ajoin varsinkin kun nämä verotuet jäävät vähemmälle huomiolle niiden kohdentumista ja toimivuutta ja sitä johtavatko ne siihen päämäärään johon ne on tarkoitettu mutta tämä johtaa sitten mieleen josta haluaisin kysyä läsnä olevien hallituspuolueiden käsitystä ja tietoa kun tuossa ennen vaaleja oli esillä se näkökohta perussuomalaisten ohjelmassa että leikataan voimakkaasti kehitysyhteistyövaroja tämä kehitysyhteistyövarojen leikkaus on toteutettu mutta siinä oli myös ajatus siitä että tulisi verovähennys kansalaisille kun he lahjoittavat kehitysyhteistyöhön tiedustelen mitä kuuluu tälle kehitysyhteistyölahjoitusten verovähennysoikeudelle onko myös se tulossa tähän jatkokäsittelyyn mukaan jos joku voisi kertoa niin uskon että muitakin kiinnostuneita varmaan on

esimerkiksi nuorten syrjäytyminen ja se että pitäisi saada ihmiset aktiivisten toimenpiteiden piiriin mieluummin yksi sellainen mahdollisuus joka olisi liittyy siihen että kun me tällä hetkellä maksamme peruspäivärahan suuruista työmarkkinatukea niin jos sitä voisi automaattisesti käyttää työllistämistukena se kohdentuisi kohdentuisi tehokkaammin juuri niihin ihmisiin jotka ovat työttöminä sen sijaan että sitä maksetaan kotiin passiivisesti sitä voisi maksaa palkkatukena ja tämä olisi yksi mahdollisuus joka helpottaisi sitä syrjäytymisen riskiä joka tällä hetkellä on

arvoisa arvoisa rouva puhemies edustaja heinäluoma kysyi

kehitysaputyöhön lahjoittavien osalta josta on totta että se on perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmasta mutta kuten edustaja heinäluoma tiedät niin meillä oli siellä meidän eduskuntavaaliohjelmassa monta muutakin hyvää ajatusta joita ei tässä hallitusohjelmassa toteuteta ja siitä tietenkin me olemme harmissamme että tämä hallitusohjelma ei ollut yks yhteen meidän vaaliohjelmamme kanssa mutta tosiasiassa tämä tavoitehan on tärkeä ja hyvä koska kyllähän se lisäisi ihmisten lahjoitushalukkuutta jos esimerkiksi kolmannelle sektorille nimenomaan järjestökentälle ja miksei myös seurakunnille lahjoitetut varat olisivat verovähennyskelpoisia tämä on tärkeä tavoite tulevaisuudessa ja varmasti osaltani ainakin itse haluan tehdä kaikkeni että siihen maaliin päästään lopuksi haluan vielä sen sanoa että täytyy muistaa myös se että perussuomalaiset eivät eduskuntavaaliohjelmassaan myöskään esittäneet leikkauksia kepan kehitysapujärjestöille elikkä ei näille suomalaisille kehitysapujärjestöille oleva leikkaus ollut meidän tavoitteemme

harmittavan monessa yhteydessä esiin se että meillä on todellakin kaksi ohjelmaa mistä viime aikoina on paljon puhuttu toinen on perussuomalaisten vaaliohjelma ja toinen on hallitusohjelma esimerkiksi työministeri lindströmhän eilen täällä salissa sen myönsi että näin on että on siellä sitten kaikissa niissä mitä kansalle luvattiin ennen vaaleja tultu takapakkia ja takki käännetty ja se on hyvin ikävää koska siellä teidän ohjelmassanne oli monta hyvää asiaa muun muassa tämä verovähennys nyt on sellainen tilanne että sitä tarvittaisiin enemmän kuin koskaan minä nyt hyvin paljon tässä edustaja niikkoon ja muihin perussuomalaisiin katson ja totean että toivon että jaksaisitte taistella näiden teidän tavoitteidenne puolesta kaiken kaikkiaan

väärään suuntaan edustaja zyskowiczin toiveesta en nyt aloita uudestaan mutta olin sanomassa myös edustaja zyskowiczille että olimme juuri tuolla palkansaajien puolesta torilla osoittamassa mieltä ja kaikissa tällaisissa asioissa mistä ennen vaaleja puhuttiin kuinka tärkeää on että työmies ja työnainen palkkansa ansaitsevat toivon että nyt ryhdistäydytte ja otatte vaarin sitten näistä omista vaaliohjelmistanne ja viette niitä täytäntöön myös koska sehän on huijausta jos ihmisille puhutaan toista ennen vaaleja ja toista vaalien jälkeen

arvoisa puhemies tässä keskustelussa on tuotu esille valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksesta paljon niitä huolia joita on nimenomaan niiden nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla jotka ovat joko odottamassa ensimmäistä työpaikkaansa taikka ovat joutuneet työttömiksi tai sitten opiskeluiässä olevien kohdalla ja on totta että siellä esimerkiksi yksi tehokas keino olisi tuon opinto ohjauksen vahvistaminen itse eniten peräänkuulutan sitä varhaista puuttumista ja siinä yksi tehokkaimpia keinoja on meidän sinänsä jo hyvin toimiva

se mitä edustaja niikko sanoi nuorten työllistämisestä on on erittäin tärkeätä ja se on oikeastaan se olennainen asia mikä meidän täytyy pystyä hoitamaan hyvin nopealla aikataululla kun katsotaan millä tavalla kunnissa tällä hetkellä työllistämismäärärahat ovat loppu hallitus on on ollut nyt yli sata päivää

puhemies varmasti edustajat viitanen ja heinäluoma tietävät omasta kokemuksestaan että kun hallituksessa ollaan niin sitä omaa vaaliohjelmaa mikä puolueella on tässä tapauksessa perussuomalaisilla me emme yksi yhteen saa hallitusohjelmaan meillä on hyvin paljon asioita joita olemme saaneet läpi neuvotteluissa ja ja hallituksessa

arvoisa puhemies palaan vielä

aikaisemmin otettiin esille ja josta oli puhetta ja jota myös edustaja niikko kommentoi kun nyt nämä kehitysyhteistyöleikkaukset menivät perussuomalaisten ohjelmasta lävitse niin uskon että monia muitakin kuin minua kiinnostaa se esittivätkö perussuomalaiset neuvotteluissa tätä kehitysyhteistyölahjoitusten verovähennysmahdollisuutta oikeutta kun edustaja niikko oli siellä neuvotteluissa itsekin ainakin tv kuvien perusteella läsnä niin pyytäisin teitä kertomaan teittekö te tällaista esitystä jossain vaiheessa

kokoomus niin usein kannattaa näitä verovähennyksiä ja verotuksen alentamista niin eikös tämä olisi kokoomuksellekin helppo tapa jolla voitaisiin loiventaa näiden erittäin kovien kehitysyhteistyöleikkausten vaikutusta jos jos tämmöinen yksityistä aktiivisuutta palkitseva vähennys olisi

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma itse en ollut näissä neuvotteluissa mukana enkä niistä tiedä esitettiinkö tällaista vaihtoehtoa sinne vai ei mutta toki asia kiinnostaa varmasti jo minuakin niin paljon että meinaan kysyä siitä mutta mitä tulee edustaja guzeninan mainintaan että mikä siellä jarruttaa että näitä työllistymismäärärahoja ei tule niin toki hyvä kysymys kyllä minäkin olen huolissani siitä mikä siellä jarruttaa koska nyt on mennyt jo niin monta kuukautta että määrärahat ovat loppuneet tokihan tämä nyt varmasti tulee sinnekin alueelle keskusteltavaksi missä itse istun valtiovarainvaliokuntaan ja muuallekin ja tokihan ainakin omatuntokin jo sanoo siinä että kyllä tässä asiassa täytyy ääntä pitää vaikka hallituksessa ollaan ja uskon että meiltä hallituksesta löytyy ymmärrystä siihen että näitä määrärahoja myös lisätään mutta täytyy myös todeta se että me emme voi tehdä enää vanhalla tyylillä sitä että me vain lapiomme rahaa jonnekin

edustaja viitanen on tullut tänne suoraan rautatientorin mielenosoituksesta ja tämä liittyykin täällä kertomuksen sivulla sataankolmeenkymmeneenyhdeksään olevaan huoleen meidän talouskasvusta ja kestävyysvajeesta

saattaa olla vielä yhteyksiä tuonne hakaniemeen että puhuisitte solidaarisuuden ja ja tasapuolisen mallin puolesta heille

kyllähän me olemme koko ajan lähteneet siitä että sopimalla tämä asia hoidetaan me olemme hyvin surullisia siitä että hallitus on valinnut toisen linjan ja jo etukäteen kertoo sen tuloksen mikä sopimuksesta pitäisi syntyä oli eilen aika järkyttävää se että kun täällä puhuttiin pienipalkkaisista ihmisistä naisvaltaisista aloista sairaanhoitajista poliiseista bussikuskeista nämä ihmiset tuntevat aitoa huolta toimeentulostaan se on iso raha heille jos lähtee sata viiva kaksisataa euroa kuussa miten perhe pärjää niin täällä salin oikea laita ja perussuomalaiset nauroivat

mikä pitäisi olla sopimisen lopputulos ei se näin mene kaikki ymmärtävät sen minä toivon että ottaisitte nyt kopin puheenjohtaja antti rinteen esittämästä selvitysmiehestä lauri ihalainen hyvä mies olisi käytettävissä

edustaja zyskowicz on erikoistunut tähän miten saadaan köyhät ja pienituloiset tappelemaan keskenänsä tai ainakin yrittämään sitä en tiedä onnistuuko se epäilen ettei onnistu hän hän mielellään hajottaisi tämän palkansaajaliikkeen rivit ja ja laittaisi keskustelun siihen että hallitus tekee päätöksen että viisi prosenttia lasketaan palkkoja ja sitten tuon päätöksen joka on kyseenalainen myös perustuslain ja perusoikeuksien kannalta että toimeenpano pannaan näille työmarkkinajärjestöille palkansaajapuolelle tosin ja kysytään että miten te tämän viisi prosenttia tekisitte otatteko vasemmasta vai oikeasta taskusta tässä edustaja zyskowicz te olette erittäin taitava mutta minä epäilen että suomalainen palkansaajakunta on hivenen älykkäämpi kuin mitä te tunnutte tällä hetkellä ajattelevan he näkevät tämän teidän propagandanne lävitse hallitus on puuttunut asioihin jotka eivät kuulu sille eli työehtoihin ne eivät ole hallituksen asioita eivät missään länsimaassa ja toivon että te juristina antaisitte tälle

arvoisa rouva puhemies jotta historiantutkijat eivät erehtyisi on kerrottava että eilinen naurahdus täältä salin oikealta laidalta kuului siinä vaiheessa kun vasemmalta laidalta joku sanoi että tehy ja hoitajat ovat tällä hetkellä vihaisia jolloin täällä todettiin että juu saklle tämä on aivan todellinen tilanne minä olen nähnyt fiksuja kätilöitä televisiossa keskiviikkoiltana kaksi eilen ja tänään vielä radiossa yhden ja kaikki nämä kätilöt ja uskon että muut hoitoalan työntekijät muut kaupan työntekijät poliisit vanginvartijat bussikuskit kaikki olisivat valmiita tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen tapaan tätä tuskaa jakamaan yhteisesti koska he ovat oivaltaneet sen että me tarvitsemme tekoja kilpailukyvyn kohentamiseksi ja sitä kautta työllisyyden parantamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi suomessa pallo on nyt sakn nurkassa ja kysytään onko siellä solidaarisuutta näille pienipalkkaisille naisille